lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan on on annettava lausunto

arvoisa puhemies eduskunnan käsittelyssä parhaillaan on suurin julkisten palveluiden järjestämistä koskeva muutos sata vuotiaan suomen historiassa

rahoituksen kohdentamista yleiskatteellisen rahoituksen osalta maakunta voi itse päättää rahojen käytöstä ja kohdentamisesta maakunnan eri tehtäviin tänään keskustelussa olevalla esityksellä täydennetään rahoituslakiehdotusta kattamaan myös muiden kuin sote pelastus ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien maakuntien rahoitusjärjestelmä kattaisi siis kaikki maakuntien vastuulle siirtyvät tehtävät maakuntien rahoituslakiin lisätään käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä maakunnan muiden tehtävien muodostama noin yhden miljardin euron rahoitusosuus rahoituksen jakoperusteiden lähtökohtana on eri puolilla maata maakuntien toiminnan kustannusten keskeiset perusteet kattava malli rahoituksesta kaksikymmentäkuusi prosenttia kohdistuisi asukasmäärän viisikymmentäviisi prosenttia kasvupalvelutekijöiden seitsemäntoista prosenttia maatalouslomituksen ja kaksi prosenttia asukastiheyden perusteella tämän hallituksen esityksen myötä valtion maakunnille osoittaman rahoituksen osuus nousisi noin kahdeksaantoista pilkku viiteen miljardiin euroon yleiskatteellisen rahoituksen lisäksi maakunnille kohdennettaisiin erillisrahoitusta eräisiin tehtäviin niin sanottujen muiden tehtävien osalta erillisrahoituksen osuus olisi noin kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa kaikkineen siis yleiskatteellinen ja erillisrahoitus yhteensä olisi maakuntien rahoitus yli kaksikymmentäyksi miljardia euroa vuositasolla verrattakoon siihen että valtion budjetin loppusumma on noin viisikymmentäneljä miljardia euroa on huomioitava että maakunnittaiset laskelmat rahoituksen tasosta ovat erittäin herkkiä toiminnassa tapahtuville muutoksille tämän hallituksen esityksen luvut sekä jo valiokunnissa käsittelyssä hallituksen esityksen luvut perustuvat kunnilta kerättyyn talousarviokyselyyn vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kustannuksista lopullisesti maakuntien rahoituksen on tarkoitus määräytyä vuosien kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista kustannusten keskiarvon perusteella valiokunnissa jo käsiteltävänä olevaan maakuntien rahoituslakiehdotukseen sisältyy sote kustannusten kasvun hillintää koskeva rahoituksen rajoitin rajoittimella tuetaan tavoiteltavaa kahden pilkku kahdeksan miljardin euron kustannusten kasvun hillintää vuoden kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän loppuun mennessä tällaista rajoitinta ei ehdoteta tulevan maakunnan muita tehtäviä koskevaan rahoitukseen maakuntien muutosvaiheen ja uuteen rahoitusjärjestelmään siirtymisen tueksi rahoituslakiin esitetään otettavaksi käyttöön siirtymäajaksi erityinen harkinnanvarainen rahoitus erä sillä voidaan tasoittaa rahoitusjärjestelmän muutoksen vaikutuksia yksittäisille maakunnille harkinnanvarainen rahoitus olisi käytettävissä siirtymäaikana vuosina kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme arvoisa puhemies tämä täydentävä esitys sisältää myös jo eduskunnan käsittelyssä olevaan voimaanpanolakiin lisättävän säännöksen sosiaali ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen valtionavustusten takaisinperinnästä luopumiseksi tarkoituksena on varmistaa että uudistuksen vaikutusten seurauksena kunnilta tai kuntayhtymiltä ei perittäisi epätarkoituksenmukaisesti takaisin kyseisiin toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia arvoisa puhemies tässä tiivistetysti se miten olemme rahoituslakiehdotusta täydentämässä esityksen myötä maakuntien rahoituslaki täydentyy kattamaan kaikki maakuntien

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille hyvästä esittelystä maakuntalaissahan on ehdotettu säädettäväksi myös muiden kuin sosiaali ja ter veyshuollon pelastustoimen ja tehtävien siirtymisestä maakunnille ja tämä lista on varsin pitkä olen tästä asiasta jonka nyt haluan myös tässä keskustelussa esille nostaa käynyt keskustelua ministerinkin kanssa jo aiemmin sillä yksi sinänsä aika pieni mutta mielestäni aika merkittävä tehtävä on tältä listalta pois toivoisin että eduskunnassa vielä harkittaisiin sen lisäämistä myös näihin niin sanottuihin maakuntien vapaaehtoisiin tehtäviin se koskee siis virkistysalueyhdistyksien toimintaa meillä suomessa on kaiken kaikkiaan yhdeksän maakunnallista virkistysaluetoimintaa

nyt tämä uusi laki ei tunnista tällaista toimintaa lainkaan nämä eivät ole siis puhtaasti mitään luonnonsuojelutoimijoita vaan ennen muuta jokamiehenoikeuksiin liittyviä ja virkistystoimintaan liittyviä organisaatioita jotka hankkivat tällaisia kuntalaisille tärkeitä alueita jokamiehenoikeuksilla kaikkien luontoliikuntakäyttöä varten valtio on osallistunut näihin maahankintoihin merkittävillä osuuksilla ensin maakunnat keräävät tietyn väestöpohjaisen maksun ja sitten valtio tukee näitä kolmella viiva viidelläkymmenellä prosentilla kauppahinnasta nyt toivoisin että eduskunnassa näitä maakuntahallinnon lakeja käsiteltäessä vapaaehtoisten toimintojen listalle lisättäisiin myös tämä virkistysalueyhdistysten jatko sillä tällä hetkellä maakunnissa valmistellaan jo erilaisia hallintohimmeleitä yhden tärkeän sinänsä pienen mutta tärkeän toiminnan jatkon turvaamiseksi se ei ole mielestäni lainkaan järkevää

arvoisa rouva puhemies hallitus on tuonut eduskunnalle käsiteltäväksi esityksen maakuntien rahoituslain täydentämisestä sosiaali ja terveyspalveluiden ulkopuolisten tehtävien osalta esitys on pääministeripuolueen kannalta tärkeä sen myötä maakuntatasolle rakentuva uusi hallinnon porras saa tehtäväkenttänsä ja rahoituksensa sote uudistus on toki sekin tärkeä mutta kyseessä on keskustan lempilapsi hallituksen esityksessä eduskunnan budjettivalta vähenisi merkittävästi maakuntien saadessa enemmän päätösvaltaa niille siirtyvien tehtävien rahoittamisessa vaikka pohjimmiltaan rahoitusvastuu tulisi säilymään valtiolla ja valtio budjetissaan määrittelisi maakunnille annettavan yleiskatteisen rahoituksen kokonaismäärän maakunnat saisivat kuitenkin itse päättää miten määrärahoja käyttävät maakuntien tasolle rakentuvan hallintomallin keskeinen ongelma tulee esille juuri tehtävien ja rahoituksen eroissa vallan ja vastuun erkanemisessa toisistaan valtio on siirtämässä huomattavan rahoituksen maakuntien päätösvaltaan itsehallinnossa paikallisten ja alueellisten kysymysten tuntemisessa ei sinänsä ole mitään väärää se on periaate johon nojaudutaan kunnallisten palveluidenkin järjestämisessä tässä on kuitenkin merkittävä ero kunnat vastaavat ainakin osasta rahoituksestaan niissä mietitään tarkoin mihin kuntalaisilta kerätyt rahat käytetään uusi maakuntahallinto käyttää valtion rahaa on että siitä tulee isännätöntä ja emännätöntä rahaa toinenkin murroskohta vallan ja vastuun välillä on ilmeinen sekin liittyy alueen tuntemiseen maakunnat pääsevät päättämään työllisyyteen ja elinkeinoihin liittyvistä asioista ne eivät kuitenkaan kanna vastuuta seurauksista arvoisa puhemies asia johon haluan erityisesti kiinnittää huomiota on yleiskatteellisen rahoitusmallin vaikutukset työvoimapalveluihin työvoimapalvelut tulevat siirtymään maakunnille ja tähän liittyen riski piilee siinä että työvoimatoimet saattavat jäädä nykyistä vähemmälle huomiolle kun maakuntien vastuulla eivät ole työttömyydestä aiheutuvat taloudelliset menot sillä valtio vastaa työttömyysetuuksien kustannuksista

myötä maakunnan saama rahoitus määräytyy sen mukaan kuinka korkea työttömyys maakunnassa on sen sijaan että työvoimapalveluiden rahoitus siirretään yleiskatteelliseen rahoitusmalliin tulisi työvoimapoliittisten toimien rahoitus pitää vahvemmin valtion ohjauksessa ja rahoituksen pitäisi olla korvamerkittynä maakunnille esitys jättääkin avoimeksi kysymykseksi sen miten turvataan ettei maakuntien välille pääse syntymään alueellisia eroja maakuntien itse saadessa päättää näiden määrärahojen käytöstä arvoisa puhemies hallituksen esittämä rahoitusmalli on selkeästi tarkoitettu välivaiheen ratkaisuksi se tulee vastaansanomattomasti näkyviin siitä että rahoituksen tasoa ei riittävästi olla tarkistamassa riittäviä indeksikorotuksia ei tule ehkä kyseessä on yhdenlainen säästölaki sellainen jolla vastuu siirretään tuleville hallituksille tai sitten järjestelmä on viritetty siten että joudumme lopulta palaamaan ajatukseen maakuntien omasta verotusoikeudesta maakuntaveroissa olisi puolensa hyvät ja huonot ne lisäisivät päätösvallan ja rahoitusvastuun kytkentää toisaalta niiden myötä veroaste nousisi ilman näkyvää hyvää syytä joka tapauksessa olisi rehellistä kertoa mihin ollaan menossa tämä laki on tilapäinen ja sen taustalla on politikointi ei niinkään alueiden kehittäminen

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on kysymys niin sanotuista non sote palveluista ja niiden palvelujen osalta rahoituksen valtavasta muutoksesta rahoitusvastuu säilyy valtiolla mutta eduskunnan budjettivalta kapenee huomattavasti valtion budjetissa osoitettaisiin jatkossa vain maakuntien kokonaisrahoitus jonka parametrit olisi laissa säädetty maakunta päättäisi sitten itse mihin haluaa rahat käyttää tähän esitykseen liittyy monia kysymyksiä esimerkiksi minkä takia non sote palveluiden toimeenpanoa

olen työvoimapalvelujen tulevaisuudesta tämä huoli on tullut esille myös työelämä ja tasa arvovaliokunnan monissa asiantuntijakuulemisissa huomionarvoista on että valtiolla ei olisi jatkossa työkaluja vaikuttaa työvoimapolitiikan rahoituksen määrään huolestuttavaa on myös se että nykyinen malli jossa valtio on pystynyt osoittamaan aktiiviseen työvoimapolitiikkaan lisärahoitusta suhdannetilanteiden mukaan poistuu kun tähän lisätään vielä non sote palveluiden laskennallisen rahoituksen riittämättömät indeksikorotukset ja se että stmn työttömyyskorvausmomentilta

maksettu palkkatuki uhkaa poistua kokonaan niin rahoituksen riittämättömyys alkaa olla melkoinen ongelma jos vielä typ toiminnan kaltainen toiminta heikkenee vaikeutuu tai jopa poistuu kokonaan niin kohta ollaan professori mikko mäntysaaren kuvaamassa tilanteessa jossa työttömyyden torjunnasta ollaan siirrytty työttömien torjuntaan

riippuisi työttömien määrästä työmarkkinatuen sakkomaksut eivät poista tätä työttömyyden alentamisen kannusteiden vähäisyydestä johtuvaa ongelmaa kunnilla työllistämisen motivaationa on tälläkin hetkellä ainakin verotulojen kasvu arvoisa puhemies tämä lakiesitys on hyvä esimerkki siitä että nyt mennään liian isoilla askelilla eteenpäin kohta kukaan ei hahmota mitä ollaan tekemässä ja mitä seurauksia milläkin lakiesityksellä on olisi ollut paljon järkevämpää toteuttaa sote uudistus ensin ja edetä vasta sitten maakuntauudistukseen nyt synnytetään täysin uusi hallinnon taso jolle kootaan erilaisia huonosti yhteensovitettavissa olevia asioita tästä voi tulla vielä aikamoinen sotku

arvoisa rouva puhemies pidän työvoimapalveluja tärkeinä mutta samalla ihmettelen tätä keskustelua maakuntien päätösvallasta lähes päivittäin saamme lukea lehdistä ja kuulla muualta asiantuntijalausuntoja joissa arvostellaan sitä että tulevien maakuntien itsehallinto oma päätösvalta jää kovin kapeaksi

jos ja kun olemme luomassa niin tämä itsehallinto aivan kuten kuntienkin kohdalla pitää sisällään tietynasteista omaa päätösvaltaa joka voi johtaa ja käytännössä johtaakin erilaisiin tilanteisiin eri maakunnissa
käydään hetki debattia tässä on useampia vastauspuheenvuoroja pyytäneitä

päätöksentekotilanne jossa molemmat edustaja zyskowiczin kuvaamat vaihtoehdot ovat tosia eli on asioita joissa maakunnalle todellakaan ei jää itsenäistä päätösvaltaa se toimii lähinnä valtion maksukonttorina

sitä voi perustellusti arvostella muun muassa

ylipäänsä kuntien itsehallintoon paneutuneet tutkijat ovat tehneet ja sitten toisaalta täällä työvoimahallinnon puolella työllisyyspalvelujen puolella on aito huoli siitä että kun rahoitus on sitä samaa rahaa jonka voi käyttää muualla niin käykö niin että nämä työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät jäävät toteuttamatta sen takia että rahaa joudutaan käyttämään sosiaali ja terveyspalvelujen puolelle kun sillä puolella on sitten kuitenkin menokatot olemassa suhteessa kokonaisrahoitukseen

puhemies kysymys on kyllä myös yhdenvertaisuudesta on kyseenalaista yhdenvertaisuuden kannalta jos maakunnissa on kovin erilaiset palvelut jos ajatellaan nyt esimerkiksi pitkäaikaistyötöntä niin jossain maakunnassa hän saattaa saada koulutusta erilaista tukea ja ohjausta ja jossain toisessa maakunnassa ei eli kysynkin ministeriltä onko tähän edes millään tavalla ajateltu tämmöisiä minimipalveluita jotka voitaisiin turvata asuipa ihminen ja olipa pitkäaikaistyötön missä maakunnassa tahansa että se ei jäisi täysin maakuntien maakuntien ratkaisuvallan alle

arvoisa rouva puhemies kun sote ja maakuntauudistusta lähdettiin tekemään oli kaikilla selkeä päämäärä siitä että yhdenvertaisuutta ja ja ihmisten tasa arvoa pitää lisätä nyt maakunnille aiheutetaan kuitenkin kohtuullisen omituinen tilanne kun maakunnalla on oikeus päättää vain menoista mutta ei lainkaan tuloista maakunta ei saa siis päättää verotusoikeudestaan maakunta ei saa päättää lainanotosta ei investoinneista mutta maakuntapäättäjät joutuvat parhaansa mukaan päättämään siitä miten valtiolta saadut rahat ohjataan eteenpäin ja millaisiin tarkoituksiin on ilman muuta selvää että se huoli joka tässäkin salissa on jo sanottu siitä että yhdenvertaisuus ei toteudu vaan päinvastoin eriarvoisuus saattaa pahentua on tosiasia meille on tulossa hyvin erilaisia maakuntia joissa palvellaan eri eri tarkoitusta toteutetaan erilaisia asioita iso huoli on siitä että kun rahoitus on yleiskatteellista niin työllistämispalveluihin rahaa ei ei enää löydy kun hoidetaan niitä lonkkaleikkauksia miten turvataan se jatkossa että eri maakuntien asukkaat olisivat yhdenvertaisia keskenään

on tietysti selvä että paras malli olisi se että olisi maakuntavero jonka maakunta itse päättäisi mutta tässä aikataulussa kun nyt edetään niin siihen ei ole mahdollisuuksia toivottavasti myöhemmin selvitetään se sitten meille jää voimaan lainsäädäntö joka antaa työttömälle niin kuin kaikille muillekin maakunnan asukkaille tietyt oikeudet ja niihin maakunnan on vastattava ihmettelen sosiaalidemokraatit arvostelevat tätä rahoitusmallia tämä on kuitenkin keino jolla maakunnan itsehallintoa vahvistetaan kun se saa könttärahan ja kun maakunnat ovat erilaisia niin maakunnan päättäjät demokraattisesti valitut päättäjät voivat sitten painottaa niitä tarpeita jotka kussakin maakunnassa

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että aika ristiriitaisin tuntein tätä ottaa vastaan kun työkalupakissa on vain yksi elementti jolla pitäisi sitten huolehtia erilaisissa maakuntarakenteissa olevia erilaisia ongelmia ja siinä mielessä yhdenvertaisuus kyllä todellakin vaarantuu se on se on totta kai että jokainen maakunta sitten omassa muassaan päättää siitä mikä on se kaikkein tärkein ja maakuntahallinnon poliittisin voimasuhtein valitut hallinnot sitä hoitavat onko keskiössä se että me haluamme huolehtia meidän vanhuksistamme mahdollisimman hyvin ja kunniakkaasti onko meillä kärjessä se että työllisyys on kuitenkin se yksi kaikkein tärkeimmistä asioista millä myös rahoitetaan sitten näitä vanhusten hoivapalveluita tai niin kuin edustaja järvinen sanoi lonkkaleikkauksia kyllä me me olemme melkoisessa ristiriidassa siitä kuinka suomessa tasavertaisuus tämän myötä voi toteutua

alueellisesti hyvinkin tärkeään yksityiskohtaan nimittäin saaristoliikenteeseen tällä hetkellä varsinais suomen ely keskus on vastuussa koko maan saaristoliikenteen järjestämisestä ja tämän esityksen mukaan tämä vastuu siirrettäisiin nyt kokonaan valtiolta maakunnille on tiedossa myöskin se että yhdeksänkymmentä prosenttia kaikesta saaristoliikenteestä tapahtuu varsinais suomen alueella joten pitäisin suotavana että että tämä järjestämisvastuu jatkossa annettaisiin kokonaisuudessaan varsinais suomen maakunnalle ja että valtio myöskin antaisi sitten sen tarvittavan rahoituksen vähintäänkin nykyisen palvelutason

puhemies ministeri vakuutti puheessaan että työ maakuntalain ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta jatkuu tiiviinä valiokunnassa

kysyn ministeriltä missä vaiheessa mennään ict hankkeiden suhteen on syytä muistaa että jos järjestelmät pettävät

arvoisa puhemies ymmärrän kyllä täällä esitetyt huolet muun muassa työllisyyden hoidosta mutta tämä yleiskatteellinen rahoitus on myös osa itsehallintoa minä kyllä luotan monella tavalla tavalla maakuntiin minä en tiedä maakuntaa missä ei oltaisi huolissaan maakunnan työttömyyden hoidosta uskon kyllä siihen että maakunnassa itse tiedetään mikä on omalle maakunnalle parempi tiedetään paljon paremmin kuin kuin täällä ministeriössä mutta tähän rahoitushuoleen liittyen miten on ministeri kun nyt tämä rahoitusjärjestelmä on olemassa onhan nyt kuitenkin sillä tavalla että hyvin aktiivisesti seurataan millä tavalla tämä rahoitus tulee jatkossa maakuntien tarpeisiin vastaamaan ja kuinka suuri herkkyys meillä sitten on reagoida mahdollisiin rahoitusvajeisiin
otetaan vielä edustajat viitanen lindtman ja uotila ja sitten ministerin puheenvuoro
arvoisa rouva puhemies juuri edellisessä puheenvuorossa ihan oikeutetusti kysyttiin miten varaudutaan siihen tilanteeseen että maakunnissa nämä resurssit ovat riittävät se on ihan oikeasti aito huoli mistä ollaan paljon

toinen asia mistä myös tässä salissa on aikaisemmin keskusteltu on se huoli mikä nytkin tuli esiin eli tässä tilanteessa näillä malleilla on suuri vaara että käy niin että työvoimapalvelut ihan oikeasti jäävät vaille riittäviä resursseja joka ikinen ymmärtää sen että työllisyyden hoito kaikki aktiivitoimet ovat aivan olennaisia asioita myös siinä että tulevaisuudessa voimme nämä palvelut turvata siksi tämä on todella mielestäni iso oikeutettu huoli ja toivoisin että sitä voitaisiin myös hallituksen päässä analysoida tätä päivää tarkemmin on aivan selvää että kun on tietty määrä rahaa ja aivan pakko ja välttämätöntä ja oikein huolehtia sosiaali ja terveyspalveluista hyvin niin sitten jos siinä varjolla monien

arvoisa puhemies varmaan me kaikki olemme samaa mieltä että kaikissa maakunnissa kaikki tulevat maakuntapäättäjät ovat tietenkin huolissaan työllisyydestä ja varmasti sydäntä hoitaa asia löytyy mutta tämän esityksen ongelma on se että nyt tämä oikeastaan sinetöi sen että jatkossa tässä maassa työllisyyden hoito jää markkinoiden tämän hallituksen aikana kokoomuksen kovan linjan tukemana tässä maassa loppuu työmarkkinapolitiikka keskitetyt sopimukset joilla voitaisiin koordinoida sovittaa finanssipolitiikkaa yhteen työvoimapolitiikka on ollut tapa tasata suhdanteita nyt se viedään tästä pois ja se tulee täysin riippuvaiseksi näistä sote menoista ei meille jää enää mitään suhdannekomponenttia mitään työkaluja joilla pystyttäisiin vaikeisiin suhdannetilanteisiin varautumaan vaan

arvoisa puhemies kyllähän se on niin että jos työvoimapalvelut markkinaehtoistetaan ja yksityistetään niin kyllä siinä menee erittäin keskeinen osa pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja sen ja sen keskinäisestä vastuujaosta täällä puhutaan kauniisti maakuntien itsehallinnosta ei ole todellista itsehallintoa kun ei ole verotusoikeutta kun ei ole taloudellista itsenäisyyttä maakuntien koot ovat aivan

sehän syntyy vain tällaisen lehmänkaupan lehmänkaupan seurauksena se on tosi surullista ja ja nyt tuolla asiantuntijakuulemisissa on väläytelty että kun rahat loppuvat pienimmistä maakunnista niin sitten on pakkoliittyminen en tiedä montako maakuntaa meillä kymmenen vuoden päästä sitten on
ministeri vehviläinen enintään viisi minuuttia ja sitten

arvoisa puhemies tästä opposition kritiikistä jään kyllä hämmentyneeksi siinä että toisaalta arvostellaan sitä että että eduskunnan budjettivalta kapenee ja se päätöksenteko menee sinne maakuntiin ja toisaalta sitten arvostellaan siitä että maakunnilla ei ole riittävästi itsehallintoa tämä on vähän vaikeasti yhteensovitettavissa mutta sitten totean tähän yhdenvertaisuuskysymykseen meillä on manner suomessa kaksisataayhdeksänkymmentäviisi kuntaa ja ne vastaavat tällä hetkellä myös sosiaali ja terveyspalveluitten järjestämisestä osittain tuottamisesta ja sitten rahoittamisesta ja kun puhutaan yhdenvertaisuudesta niin nyt tällä hetkellä kyllä todellakin voidaan todeta että ei ole sitä yhdenvertaisuutta on varmasti ihan selvä asia että leveämpiä hartioita tähän hommaan tarvitaan että voidaan kaikille kansalaisille tarjota

totean tästä rahoitusasiasta kun tarkasti kuuntelitte niin se sote pelastus ja ympäristöterveydenhuolto ovat seitsemäntoista pilkku viisi miljardia euroa ja se rahoitus perustuu hyvin pitkälle thln kriteereihin eli se on se suurin osa suurin osa maakuntien tehtävästä on tätä sote tehtävää ja niin sen pitää ollakin se on niin tärkeä asia mutta sitten on tämä muiden tehtävien rahoitus josta äsken kerroin että miljardi on sitä yleiskatteelliseen menevää ja kolme miljardia jää tänne erillismomenteille

mikä buusti varsinais suomessa kaiken kaikkiaan on voisimmeko me täällä kansallisessa parlamentissa luottaa siihen että siellä tunnetaan parhaiten ne erityisasiat joissa päästään eteenpäin ja tämä liittyy tähän kasvupalveluasiaan te tiedätte että kasvupalvelulaki on se sisältölaki jossa on tarkemmin näistä työvoimapalveluista ja kasvupalveluista yrityksiin liittyvistä asioista sisältöä mutta sen kiistän jyrkästi ettemmekö eduskunta ja me täällä pystyisi enää vaikuttamaan tämän jälkeen työvoimapalveluiden rahoitukseen meillä on valtion budjetti ja kuten äsken sanoin niin ainakin toistaiseksi maakunnat lähtevät liikkeelle sillä tavalla että valtio rahoittaa ne joten se on kyllä myös meidän käsissämme täällä miten paljon sinne työvoimapalveluihin sitä rahoitusta annetaan sitten kysymys siitä jätetäänkö pitkäaikaistyöttömät tai heikommin työllistyvät oman onnensa nojaan

jos minä voin sanoa niin minä en pidä sitä hirveän hyvänä terminä koska se määrittää nämä muut tärkeät tehtävät jotka liittyvät vaikka työvoimapalveluihin ja vaikka tienpitoon ja näihin muihin tehtäviin vain soteen nähden muina tehtävinä eihän se näin ole ne ovat tärkeitä tehtäviä niin kuin me kaikki kaiken kaikkiaan tiedämme

toistan sen mitä puoliväliriihessä linjattiin eli kaiken kaikkiaan kehyksissä tälle kaudelle on se noin yhdeksänsataa miljoonaa euroa plus on tehty pääomituspäätös siitä sote ict kehittämisyhtiöstä että siihen laitetaan yhdeksänkymmentä miljoonaa siitä tehdään lähiviikkoina päätös ja se mahdollistaa

teillä nyt täällä on käsittelyssä te näette että siinä puhutaan viiden vuoden siirtymäajasta mitä se tarkoittaa sitten tämän vuoden tasossa kun meillä on laskettu se rahoitus rahoitus viidelle vuodelle tämän vuoden tasossa ja korostan sitä että olkaa varovaisia älkää täysin luottako niihin tämän vuoden rahoitustasolaskelmiin rahoituslaskelmat

tällä harkinnanvaraisella rahoituksella ja se on tärkeä asia koska ei kukaan halua että mikään maakunta joutuisi heti huonoon tilanteeseen ja ei pystyisi tuottamaan niitä tehtäviä
jatketaan debattia

norsu syödään yleensä palasina mutta nyt tuntuu siltä että se haukataan yhdellä haukkauksella ja siinä on iso riski että osa toiminnoista hukkuu ja tukehtuu tähän mekanismiin sote puolella meillä on aika tiukka lainsäädäntö joka kertoo mitä palvelua ihmisille on tarjottava ja mitkä ovat sen asiakkaan oikeudet mutta mikäli nyt luonnosvaiheessa oleva kasvupalvelulaki toteutuu niin se tarkoittaa sitä että meidän työvoimapalvelulaistamme puretaan valtaosa ja sinne jää ikään kuin vapaakenttä jossa maakunnat saavat päättää minkälaisia palveluja he ostavat ja tilaavat ja minkälaisia palveluja työttömille tarjoavat tai työnhakija asiakkaille tässä piilee se iso riski kun samaan aikaan valtiotasolla säädetään laki joka edellyttää työtöntä joko saamaan töitä itsellensä tai osallistumaan aktiivitoimiin ja jos ei onnistu löytämään aktiivitoimia tai työtä niin työttömyysturva alenee mutta maakuntatasolla meillä ei ole lainsäädäntöä joka velvoittaisi maakunnan tarjoamaan näitä aktiivitoimenpiteitä tästä näkökulmasta ihmiset ovat hyvin erilaisessa asemassa eri puolilla suomea riippuen siitä mikä työmarkkinatilanne on

rouva puhemies maakuntien rahoitusjärjestelmässä on varmasti jatkossakin kehitettävää eikä tämä ja lainsäädäntökokonaisuus missään mielessä ole viimeinen sana tässä asiassa mutta kyllä minun mielestäni on ristiriitaista että samaan aikaan valitetaan maakuntien liian vähäistä päätösvaltaa asioihin ja toisaalta valitetaan sitä että eri maakunnissa palvelut tulevat olemaan vähän erinäköisiä ja ihmiset joutuvat erilaisiin tilanteisiin tämähän kuuluu itsehallintoon jos täällä kuten edustaja järvinen vaatii lisää itsehallintoa niin itsehallinnon lisääminen ja vahvistaminen tarkoittaa lisää erilaisia tilanteita eri ihmisille näin toimii maakunnissa tämä asia ja näin toimii kunnissa meillä on esimerkiksi sivistykselliset perusoikeudet kuntien varassa ja totta kai me tiedämme että kouluolot eri kunnissa ovat hyvin erilaiset mutta se johtuu kuntien

puhemies itsehallintoa on erilaista meillä suomessa tunnetaan vaikkapa myös ahvenanmaan itsehallinto ja taitaa saamelaiskäräjilläkin olla jonkinlainen itsehallinto joissakin asioissa en siis varsinaisesti rinnastanut maakuntien ja kuntien itsehallintoa toki tunnen ja tiedän että niissä on paljon eroja toin esiin sen että itsehallinnon idea johtaa siihen että eri yksiköissä näissä itsehallinnollisissa yksiköissä ihmiset ovat erilaisissa tilanteissa jos me otamme tämän päivän niin me tiedämme että joissain kunnissa terveyskeskukset eivät maksa mitään ja joissain toisissa maksavat me tiedämme että joissain on erilaisia lukioita joissain ei ole mitään lukioita ja niin edelleen ja kuitenkin kyse on sivistyksellisistä perusoikeuksista aivan samalla tavalla maakuntien itsehallinto tulee johtamaan siihen että on erilaisia käytäntöjä ja ja tilanteita ja tämä asia ei ratkea sillä eikä ratkeaisi sillä että niillä olisi verotusoikeus

hivenen hämmästyneenä täytyy kyllä kuunnella tätä opposition kritiikkiä erityisesti näistä tähän uudistukseen liittyvistä työllisyyskysymyksistä edellisellä hallituskaudella toteutettiin ennätyksellisen suuret valtionosuusleikkaukset kunnilta riippumatta siitä että kunnilla on valtavasti erilaisia työllisyyden hoitoon liittyviä lakisääteisiä tehtäviä haluaisin kysyä missä se teidän huolenpitonne oli silloin kun näitä leikkauksia tehtiin tämä maakuntauudistus on on erinomainen uudistus tämä toteuttaa läheisyysperiaatetta tällä siirretään valtaa keskushallinnolta maakuntapäättäjille tehdään päätöksiä siellä lähempänä ihmisiä ja aivan kuten edustaja korhonen ansiokkaasti totesi yleiskatteellinen rahoitus on osa itsehallintoa on aivan selvää että tätä rahoitusjärjestelmää on seurattava kuten edustaja zyskowicz sanoi varmastikaan tästä ei valmista tule mutta eteenpäin mennään ja se on tärkeintä

meidän kritiikkimme iso kuva on kuitenkin se että meidän mielestämme tässä isossa uudistuksessa olisi tullut mennä sote edellä sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus edellä ja tämä muu kuin sote sanottakoon sitä nyt non soteksi olisi täytynyt laatia hallitusti ja kaikki vaikutukset huolella arvioiden nyt huolestuttaa erityisesti nämä työvoimapalvelut ja se miten käy työllisyyden hoidon ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien se johtuu puhemies siitä että maakunnalla ei ole riittäviä taloudellisia kannustimia työttömyyden hoitoon

parantaa alueensa työllisyyttä ja tämä huoli on aivan aiheellinen että aktiivinen työvoimapolitiikka jää heitteille ja tälle on ihan taloudelliset perusteet senpä tähden me oppositiossa

arvoisa rouva puhemies kunnallisen ja maakunnallisen itsehallinnon perusta on ollut subsidiariteettiperiaate jolla subsidiariteettiperiaate jolla päätöksentekoa viedään mahdollisimman alas siihen tasoon jossa ovat kuntalaiset veronmaksajat ja sitä kautta myös kuntien päättäjät nyt olemme hallintovaliokunnassa päässeet kuulemaan kesken olevista lainsäädännön uudistuksista ja vaikka en tähän kuulemiseen viittaa voin viitata median tietoihin niin kuin edustaja heinäluoma asiantuntijoiden huoli tästä maakuntien itsehallinnosta tai kunnallisesta itsehallinnosta on tosi ja aito miten voi maakunnasta puhua itsehallinnollisena alueena jos maakunnalla ei ole verotusoikeutta ei yleistä toimialaa valtion palvelukeskukset ohjaavat menokatoilla ja niin edelleen mitä ministeri tuumitte vertauksesta maakunnallinen itsehallinto käsitteenä kuulostaa lähes yhtä kauniilta kuin joissain kommunistisissa maissa kansandemokratia kaksi kaunista sanaa mutta yhdistelmänä ei välttämättä toteuta ehkä sitä demokratiakäsitystä mikä meillä kuntalaisilla on

totta kai tämä rahoitus maakuntavero on yksi merkittävä osa itsehallintoa on myönteistä huomata että täällä opposition puolella nyt on hyvin hyvin selkeä kannatus sille että jatkossa maakuntavero on malli joka on syytä ottaa ottaa käyttöön mutta tähän itsehallintoon liittyy myös monia muita muita asioita muun muassa rahoituksen osalta tämä yleiskatteellisuus maakunnilla on maakuntavaltuusto maakuntavaalit oikeus päättää organisoitumisesta maakunnilla on sopimusvaltuus sopimusvapaus mahdollisuus tehdä omaa kehittämistyötä maakunnilla on myös yleistä toimivaltaa kunhan se ei ole ristiriidassa kuntien päätösvallan kanssa

rouva puhemies tuosta listastahan mitä edustaja korhonen tuossa esitti siis puuttuu olennainen osa tämän rahoituksen lisäksi ja ja se on tietenkin yleinen toimivalta että maakunta saisi päättää mitä toimintoja tekee tekeekö niitä yhdessä kunnan kanssa tekeekö pelkästään yksinään vai mitenkä tämä on aika merkittävä

on kiva jos voi jakaa rahaa jonka potin saa käteensä mutta se iso kuva ja iso ongelma tässä on se jos ei pysty edes määrittämään mikä on tarve koska tarve oletettavasti vaihtuu myöskin vuosittain ja kun on kerran sinne sote puolelle laitettu se kolmen miljardin leikkuri niin eittämättä se tekee sitten painetta näille muille sektoreille en minä ymmärrä on kiva että se laskentakaava on erilainen ja indeksit ovat erilaiset sotella ja tällä muulla toiminnalla mutta kun sitten on kuitenkin yleiskatteellinen budjetti niin tietenkin se tullaan leikkaamaan sitten sieltä pois ja riippuen maakunnan poliittisista voimasuhteista voi olla että jossain arvostetaan ympäristöä enemmän toisessa työllisyyttä enemmän kolmannessa sotea enemmän ja se tulee sitten näkymään riippumatta siitä tarpeesta kysymys ministerille kun mainitsitte tämän harkinnanvaraisen onko niin että se harkinnanvarainen on pois siitä kokonaispotista mitä sitten tullaan myöntämään näille köyhille

arvoisa puhemies jäin miettimään tätä työllistämistä ja jotteivät ongelmat lopu niin tämä siirtymävaiheen tilanne koskettaa kuitenkin kunnissa yleensä näitä keskitettyjä työvoimapoliittisia ratkaisuja joita on tehty kunnissa on keskitettyjä keittiöitä kiinteistönhoito ja kaikkea tämmöistä kun näistä erotetaan se porukka pois mikä siirtyy maakunnille se aiheuttaa sitten välittömästi yt neuvottelut ja yt neuvottelujen aikana työllistäminen tämmöinen tukityöllistäminen näihin paikkoihinhan tukityöllistettyjä on paljon käytetty estyy tästä tulee eittämättä semmoinen tilanne että hyytyykö vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana tämä koko työllistämismäärärahojen käyttö siinä vaiheessa

töitä eikä ole työkohteita ja sitä kautta heikentyy meidän työllisyysaste ja

arvoisa puhemies nyt kun puhutaan näiden soten ulkopuolisten tehtävien rahoituksesta niin on myös syytä huomioida että näiden tehtävien toimeenpanon hajauttaminen nykyisistä valtion virastoista kaikille kahdeksalletoista maakunnalle uhkaa lisätä kustannuksia ja tätähän ei tässä rahoituksessa ole juurikaan otettu huomioon hallitushan itsekin omissa papereissaan toteaa että näiden tehtävien hoidon turvaaminen on edellyttänyt useita keskittämisratkaisuja ja tehtävien siirtyessä maakunnille tarvitaan useiden tehtävien tulokselliseksi hoitamiseksi edelleen keskittämisratkaisuja silloinhan tulee kysymys että tehtävänä on hajauttaa kaikki ne soten ulkopuoliset tehtävät mitkä ovat olleet nyt valtion virastoilla kahdeksalletoista maakunnalle tämä luultavasti lisää jonkun verran kustannuksia ja ne rahathan ovat jälleen pois sitten niiden tehtävien hoidosta ja jotta näissä kustannuskatoissa pysytään niin sitten joudutaan jälleen jossain vaiheessa keskittämään näitä palveluja nyt olisi kyllä hyvä että ministeri vastaisi siihen miten tämä on otettu tässä asiassa huomioon

edustaja kärnä täällä aiemmin oli huolissaan viime kaudella tapahtuneesta kuntien roolista kasvu ja työllisyyspalveluitten kohdalla minä sanoisin että minä olen tämän esityksen kohdalla erittäin huolissani nyt tällä kaudella siitä koska nyt kun järjestämisvastuu siirtyy täällä selkeästi sanotaan että on tarkoitus siirtää pääasiallisesti palvelutuotanto markkinaehtoiseen markkinaehtoiseen tuotantoon ja maakunnan rooli on aivan viimesijainen tässä minun mielestäni sivuutetaan se mitä tänä päivänä kunnilla on nimenomaan näissä kasvu ja työllisyyspalveluissa mitä osaamista siellä on mitä motivaatiota siellä on miten nimenomaan niitten omien verotulojen varmistamiseksi halutaan kunnissa tehdä työtä niin kasvupalveluitten työllisyyspalveluitten eteen erityisesti nämä hyvät kuntakokeilut joissa on ollut näitä moniammatillisia tiimejä auttamassa pitkäaikaistyöttömiä työllistymään

tällä hetkellä on niin että valtion budjetissa pitkällä viidennelläkymmenennelläensimmäisellä momentilla on tietty määräraha esimerkiksi kaksi vuotta sitten kävi niin että rinteen ihalaisen viimeinen budjetti oli mitoitettu niin että tuo määräraha loppui toukokuussa ja sitten jouduttiin katsomaan miten loppuvuosi eletään virkamiehet ministeriöissä valmistelevat ja ministerit päättävät sen määrärahan jaosta ely alueittain onko se demokratiaa eihän se määräraha siitä miksikään muutu nyt se jaetaan maakunnille joissa demokraattinen päätöksenteko on pohjana ja näin edetään viisaaseen suuntaan ihmettelen syvästi sitä että sosiaalidemokraateilla on kauhea pelko demokratiaa kohtaan ja vahva rakkaus byrokratiaa kohtaan

arvoisa puhemies viime aikoina ja viime viikkoina kritiikkiä vapaata demokratiaa kohtaan puoluedemokratiaa kohtaan on kyllä kuulunut lähinnä perussuomalaisten eduskuntaryhmän sisältä mutta arvoisa puhemies ensinnäkin kärnälle jos te kerran olitte niin huolissanne valtionosuusleikkauksista niin miksi te te leikkaatte lisää valtionosuuksia ja vielä lisäksi leikkaatte maakuntaindeksiä joten voi sanoa että maakuntien valtionosuuksia leikkaatte näin näin nimittäin tilanne tilanne on ei yritetä antaa liian ruusuista kuvaa kankaanniemelle mitä tulee näihin työllisyysmenoihin niin tämä on juuri esimerkki siitä minkä takia työllisyyspolitiikka on osa suhdannepolitiikkaa opposition valtavan valtavan työn tuloksena hallitus ei suostunut toteuttamaan rinteen mallia mutta suostui toteuttamaan edes sen että tänä ja ensi vuonna

voidaan rahoittaa stmn työttömyysturvamomentilta jotta saadaan työttömyysturvamenoja aktiiviseen käyttöön nyt tämä ei ole enää mahdollista eli kun se mitä

te juuri hehkutitte on loistava työkalu niin nytten te rikotte tämän työkalun perussuomalaiset jättävät työllisyyden hoidon markkinaherroille tämäkin on osoitus siitä että takki kääntyy niin että suhina käy
sitten ministeri vehviläinen kolme minuuttia

arvoisa puhemies ensinnäkin kyllä on juuri niin kuin heinäluoma otti esille että ei tietenkään voi olla velanotto oikeutta jos ei ole verotusoikeutta kaikki meistä nyt sen varmasti ymmärtävät että ne kulkevat käsi kädessä

alueellisia itsehallintoja on eri maissa kun täällä sanotaan verotusoikeudesta niin kun katsotte niin länsi euroopan maista vain ruotsilla on alueellisesti kattava oma verotusoikeus norjassa verotusoikeuden sen veron tason päättää norjan valtio ei se ole kovin itsehallinnollista

suorat vaalit mikä on päätöksenteon taso muutenkin miten laajaa asiakokonaisuutta se koskee onko niin sanottua yleistä toimialaa vai onko lailla säädetyt tehtävät ja onko sitten esimerkiksi vaikka jonkinlaista valvontavaltaa kuntiin no sitä varmaan meistä kukaan ei halua että näillä maakunnilla tulisi sitä olemaan itsehallinnollisuus ei ole aivan yksiselitteinen kysymys että jokainen voi sitä pikkuisen itsekin maalata mitä sillä tarkoittaa edelleenkin minä kiistän jyrkästi etteikö maakunnilla olisi halukkuutta vastata siitä työllisyysasiasta mikään ei maakunnalle ole tärkeämpää kuin että on hyvä työllisyysaste se on ihan selvä asia

mikä siinä on perimmäinen kysymys kun maakunnilla on sote palveluista järjestämisvastuu niin mikä on sen tärkeämpää kuin se että on hyvinvoivat ihmiset jotka ovat työkykyisiä ja tarvitsevat sote palveluita entistä vähemmän tämä on minusta aika yksinkertainen asia sitten edustaja paatero kysyi näistä harkinnanvaraisista onko se siitä kokonaisuudesta pois niin kuin äsken sanoin on tarkoitus että harkinnanvarainen on ensimmäisen kerran käytössä vuonna kaksituhattakaksikymmentä eihän se voi olla aikaisemmin tietenkään vielä käytössäkään me olemme alustavasti lähteneet siitä että se otettaisiin tästä kokonaisuudesta järjestelmän sisältä mutta niin kuin minä sanoin siitä päätetään kyllä silloin kun päätetään vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetista ja silloinhan päätetään siitä otetaanko erillistä vai tästä järjestelmän sisältä sitten edelleenkin vielä joona räsänen kysyi näistä muista tehtävistä että kasvavatko kustannukset

tällä hetkellä on että näitä tehtäviä mitä tulevat maakunnat tekevät tällä hetkellä tehdään neljässäsadassa eri organisaatiossa eli kyllä kustannukset tulevat myös alenemaan
vielä vastauspuheenvuorot edustajille mäkisalo ropponen kärnä filatov ja zyskowicz ja sitten jatketaan puhujalistaa
kiitos arvoisa puhemies huoli työvoimapolitiikan tulevaisuudesta on kyllä edelleenkin aiheellinen vaikka kuuntelin korvat höröllä ministerin ministerin vastauksia sillä kyllä tämä yleiskatteellisuus tarkoittaa sitä että jos sosiaali ja terveyspalveluihin käytetään laskennallisia kustannuksia enemmän rahaa niin työvoimapolitiikkaan jää käytettäväksi vähemmän rahaa eikä ole kysymys siitä tahdosta vaan siitä että jos joudutaan

mihin en saanut vastausta että eikö ole edes ajateltu sitä että pitkäaikaistyöttömien palveluille olisi edes jonkunlainen minimitaso että joka maakunnassa turvattaisiin tietynlaiset palvelut niillekin ihmisille jotka eivät itse osaa vaatia ja joilla on on niitä tiettyjä erityisiä palvelutarpeita kysyn myöskin sitä miksi kunnat eivät voisi jatkossakin huolehtia pitkäaikaistyöttömien palveluista eikö tätä olisi ollut mahdollista ajatella näin koska kunnilla on intressi järjestää niitä monet kunnat ovat viestittäneet sitä omaa tahtoaan että se kuuluisi erittäin hyvin heidän toimenkuvaansa edelleenkin

aivan ensimmäiseksi tervehdin kyllä suurella ilolla sitä mielenkiintoa jota oppositio on nyt esittänyt maakuntaverotusta kohtaan on ehdottoman tärkeää että tämä malli rahoituksen järjestämiseksi nyt myös selvitetään perin pohjin ja katsotaan voidaanko siihen siirtyä tulevaisuudessa edustaja lindtmanille muistutan kyllä että tämä hallitus on määrätietoisesti vahvistanut kuntataloutta voitte tilata ne laskelmat vaikkapa kuntaliitosta sieltä selkeästi osoitetaan että me olemme kyenneet parsimaan niitä virheitä joita edellinen hallitus kuntatalouden leikkauksissaan teki

kärnän edelliseen puheenvuoroon on todettava että aktiivinen työvoimapolitiikka ei koskaan ole ollut kuntien vastuulla se kuuluu lainsäädännöllisesti valtion vastuulle viime kaudella sitä siirrettiin ja tehtiin kuntakokeilu josta tuli hyviä tuloksia ja kunnat ottivat käyttöön sellaisia uusia malleja jotka ovat auttaneet pitkäaikaistyöttömyyden alentamisessa nyt me olemme purkamassa noita malleja ja ja niistä uudistuksista mitä tältä puolelta on tullut puuttuu monta sellaista rahoitusinsentiiviä jotka ovat saaneet kunnat toimimaan siten että pitkäaikaistyöttömyys on alentunut ja jotka ovat saaneet esimerkiksi meidän sosiaali ja terveyspalvelut ja työvoimapalvelut toimimaan paremmin yhdessä se että vaikkapa maakuntalakiin tai kasvupalvelulakiin kirjoitetaan kauniisti että tarvitaan monialaista palvelua työttömille ei toteudu jos meillä on toisella puolella yhden pörssiyhtiön omistama sote keskus ja toisella puolella toisten yritysten

arvoisa rouva puhemies edustaja kari muisteli vanhoja ja puhui kansandemokratioista minä totean tästä aiheesta vain sen että demokratialla ja kansandemokratialla on yhtä vähän yhteistä kuin esimerkiksi tuolilla ja sähkötuolilla mutta jos puhutaan tästä päivän aiheesta niin ymmärrän kyllä huolen näiden eri palvelujen minimisäädöksistä näitä sisältölakeja tietysti on eri sektoreilla ja on valtakunnallisen lainsäätäjän asia sitten

verotusoikeutta ja yleistä toimialaa ja samanaikaisesti sitten ollaan huolissaan siitä että kun päätösvalta siirtyy maakunnille niin se johtaa eri maakunnissa erilaisiin tilanteisiin tämä on aivan oleellinen osa itsehallinnon ideaa

arvoisa

rahoitusosuuksien painopisteisiin on tullut paljon hyviä uusia muutoksia ja ne ovat tasapainottaneet niitä pelkoja mitä ainakin uudenmaan alueella oli missä pohdittiin tuleeko tämä maksamaan niin paljon osuuksien kasvuna uudenmaan kunnille erityisesti nyt pääkaupunkiseudun suurille kaupungeille

ynnä muuta ne ovat tässä nyt hyvällä tavalla minusta muuttuneet ja siitä kiitos ministerille että on niitä huolia kuunneltu ihan oikeasti ja se näkyy täällä sellaisen olisin nostanut esiin että täällä on tämä rahoituksen määräytymisperusteiden maakuntakohtaiset vaikutukset ja siellä todetaan sivun viidessätoista alalaidassa viimeisessä kappaleessa maakunnan rahoituksen muutos tapahtuisi porrastetusti viiden vuoden siirtymäkauden aikana kysyisin kun tämä rahoitus on porrastettu onko tässä ajateltu että myös tiettyjen palveluiden siirtyminen tänne uuteen maakuntaan olisi enemmän vaiheistettu kuin mitä nyt osaa täältä teksteistä löytää eli eli menevätkö nämä käsi kädessä kysyisin sitten täällä seuraavalla sivulla kuusitoista on tämä rahoitustason lasku eli tässä on kolmen pilkku neljän prosentin rahoitustason lasku tässä pohtii että kun tämä on vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista laskettu ajatus tässä kuinka nopea on tämä reagointimahdollisuus sitten siihen jos meinaavat tässä uudistuksen helteessä ikään kuin loppua nämä rahat kesken samalla kun järjestetään palveluita jos rahoitus ei toimi siitä tulee sitten ylimääräistä painetta sitten olisin kysynyt tästä vaiheesta jossa juuri tällä hetkellä olemme on tämä niin sanottu valmistelurahoitus ja ainakin uudenmaan osuudesta tällä hetkellä ministeri on varmaan siitä tietoinen meidän huolemme on se että rahat valmistautumiseen onko tähän tulossa jotain nyt muutosta sen mukaan mitä uudenmaan liitto on todennut joka nyt tässä suunnittelee tätä koko muutosta tällä valtavalla alueella ja siellä meinaavat rahat loppua ihan lähtöruutuun vielä sitten neljäntenä kysyisin tästä kun nyt on käynyt ilmi että ict rahoitus myös näyttäisi olevan asiantuntijoiden mielestä hieman riittämätön ja sitten tämä aikaikkuna jotka pitäisi toteuttaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alkuun mennessä on sulkeutunut eli eli vaikka nämä kaikki muut elementit asettuisivat kohdilleen sitten kuitenkin näyttää siltä että tässä ict ja yhteensovittamisessa ja niin edelleen aikaikkuna on sulkeutunut onko tähän tulossa jotain siirtymäkautta jotta jossakin päin suomea päästä maaliin tämän muutoksen kanssa näitä tämmöisiä vilpittömiä kysymyksiä nousi nyt ensimmäisessä vaiheessa

arvoisa rouva puhemies

että puhuttiinkin monimuotoisista maakuntaliitoksista tai maakunnista jolloinka ihmetyksekseni yhtäkkiä olikin puhetta kuntien lomituspalveluista ely keskusten palveluista avin palveluista elikkä jotenkin on semmoinen olo että samanaikaisesti halutaan siis laittaa kaikki nämä sekaisin sosiaali ja terveydenhuollon palvelut jotka ovat siis massiivinen siirto maakunnille on kyllä itsessään jo niin suuri harjoitus että olisin toivonut että olisi keskitytty siihen ja hoidettu se kunnolla ja vasta sen jälkeen aloitettu sitten tämä muu myllerrys toinen yleinen ongelma on se että kokonaisuuden hallinta tässä talossa on ymmärrettävästi hankalaa koska nämä tulevat palasina minä ymmärrän sen erittäin hyvin sillä paketti on niin suuri että se ensimmäinen tuhat sivua ja sen jälkeen tulleet palaset siihen ja sitten erillinen valinnanvapauslainsäädäntö ovat niin suuria käsiteltäväksi sekä hallituksessa ministeriöissä että eduskunnassa

palveluiden järjestämistä suuremmille hartioille mutta nyt siis ollaan tekemässä jotakin muuta

on minusta sanon nyt sen ääneen myöskin kohtuutonta että kun nämä lait ovat tulleet kuukausikaupalla myöhässä tähän taloon niin sitten me saamme arvostelua hallituspuolueelta ja ja jopa pääministeriltä siitä että aikataulut pitää pitää on kohtuutonta että pääministeri arvostelee kaikkia kansanedustajia jotka tekevät töitä niissä valiokunnissa joissa nämä asiat ovat käsittelyssä todella ahkerasti kuunnellen satoja asiantuntijoita yrittäen paikata niitä kohtia mitkä tähän lainsäädäntöön ovat eittämättä jääneet aukoiksi mutta sitten varsinaiseen aiheeseen itsehallinnosta ei voi mielestäni puhua jos ei ole mahdollisuutta määrittää tarvetta kunnilla itsehallinto rahoituksen osalta on tietysti verotusoikeus mutta se liittyy siihen että kun tiedetään kuinka paljon siihen sivistykseen sosiaali ja terveydenhuoltoon teidenpitoon rakentamiseen infraan kaikkeen tarvitaan rahaa sen jälkeen mietitään mistä ja kuinka paljon sitä sitten miltäkin puolelta saadaan joudutaanko ottamaan lainaa mitkä ovat valtionosuudet paljonko kerätään verotuloja

varsin suuri tämmöinen ajatuksellinen muutos elikkä ei määritetä tarvetta ja tarpeen kautta rahoitusta vaan sen mukaan mitä budjetissa sattuu tulemaan sen takia minun mielestäni tässä kohtaa se on aika näennäinen itsehallinnollinen elementti jakaa sitä annettua pottia sitten siihen kritiikkiin miksi meillä sosiaalidemokraateilla on erityinen epäily siitä että jotkut sektorit jäävät ehkä vähemmälle se liittyy siihen että sinne sote puolelle on se kolmen miljardin valtionosuuksien leikkuri kirjoitettu sisälle tähän maakuntapuolellekin on kirjoitettu indeksien leikkuri sitten sieltä on rajattu pois korvamerkittynä rahoituksena maataloustuet tienpito ja euroopan unionin rahastojen rahoitus nämä ovat sieltä pois jotenka se sektori jolta sitä voidaan vähentää kapenee kun meillä on toisaalta tiedossa että ne sote keskukset tulevat saamaan rahoituksensa pääasiassa kapitaatioperusteella elikkä automaattirahoituksella niitä ei voida muuttaa toisaalta meillä on tiedossa että sosiaali ja terveydenhuollon puolella on paljon subjektiivisia oikeuksia rajoituksia siihen mitenkä palvelut pitää ihmisille tarjota ne toimialat joissa sitä subjektiivista oikeutta ei ole kuuluvat suurilta osin työhallinnon puolelle tai ympäristönsuojeluun jotenka tämä ei ole pahantahtoista sanontaa vaan realismia kaikille teille jotka tulette olemaan maakuntapäättäjinä jos tämä summa on kerran etukäteen määrätty ja sitten tähän kysymykseen mitä edustaja räsänen jo otti esille jos meillä nykyisin yhdeksässä tai viidessä elyssä toimivat palvelut tai niin kuin täällä on esimerkiksi saaristoliikenne esimerkki yhdessä toimivat palvelut hajotetaan nyt kahdeksaantoista ja sen jälkeen vastaus on että tehdään yhteistyötä mutta rahat ja henkilöstö on ensin pilkottu kahdeksaantoista pilkkeeseen niin se tehokkuus joka tätä kautta tulee minä en tiedä millä logiikalla koska samat puolueet ovat olleet osin nyt hallituksissa tekemässä tämän että niitä yhdistettiin silloin se peruste oli se että pitää hakea suurempia kokonaisuuksia pitää hakea sitä ettei yhdessä maakunnassa katsota pelkästään jonkun elinkeinon tai jonkun muun puolelta ja että siellä on vain yksi virkamies tekemässä niitä vaan haetaan laajempia kokonaisuuksia vahvempaa päätöksentekoa parempaa osaamista ja nyt tämä peruutetaan sen takia myöskään en ymmärrä mitenkä nyt tässä kohtaa oli pakko hajottaa tämä avien elyjen ja kuntien muiden tehtävien osalta kun kerran piti olla tekemässä sote uudistusta

arvoisa puhemies pari sanaa tästä itsehallinnosta ja demokratiasta ajattelen sillä tavalla että kunnissa kun valtuustot päättävät sen lainsäädännön pohjalta mitä meillä valtakunnallisesti on mihin rahaa laitetaan ja minkäkin verran niin kuntalaiset äänestäessään voivat viestiä siitä ovatko he valmiita maksamaan lisää veroja jotta voidaan saada laajemmat paremmat ja laadukkaammat palvelut vai tingitäänkö palveluista mutta mutta nyt kun tullaan maakuntaitsehallinnon puolelle niin siellä niillä äänestäjillä jotka äänestävät päättäjiä maakuntavaltuustoon ei ole tätä viestin viennin mahdollisuutta heillä on mahdollisuus viestiä siitä mitä velvoitteita priorisoidaan mutta se päätös minkä verran rahaa niiden

tähän huoleen liittyy se että kun sitten tietyllä könttäsummalla priorisoidaan palveluita kansalaisten viestien näkökulmasta niin uskon kyllä että rollaattorimarsseja syntyy jos vanhustenpalveluista tingitään voimakkaasti jos terveyspalvelut eivät ole kohtuullisella tolalla niin ihmiset reagoivat voimakkaasti mutta sitten kun tullaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien palveluihin niin ei varmasti synny asiakkailta painetta järjestää näitä palveluita koska näillä ihmisillä ei ole sitä voimavaraa jolla he ikään kuin tuon tarpeen viestivät joskus näitä tarpeita jopa vastustetaan ja ollaan sitä mieltä että että antakaa minun olla rauhassa älkääkä yrittäkö auttaa minua työmarkkinoille

vaikkapa kanta hämeen maakuntahallituksen intressissä tietyllä rahasummalla olisi huolehtia vaikkapa sitten päijät hämeen työvoiman saatavuudesta jos ikään kuin se tulos menee jonkun toisen piikkiin mutta valtiovallalla on ollut tämä intressi koska valtiovallan on pitänyt huolehtia koko työmarkkinoista ja sen vuoksi mielestäni työmarkkinapolitiikassa valtiovallan rooli kokonaisuutena on merkittävä

työvoimapalvelut silloin kun tätä alettiin rakentaa niin siinä vaiheessa valtiovalta yritti erilaisilla ohjausmekanismeilla saada sosiaalitoimen ja työhallinnon ja kelan toimimaan paremmin yhdessä lakeihin kirjoitettiin tiukempia määräyksiä mutta mitään ei tapahtunut vasta sitten rupesi tapahtumaan kun perustettiin erilliset palvelupisteet joissa näiden kolmen tahon oli pakko olla ja tässäkin vaiheessa sieltä aina joku yritti luistella karkuun nyt tuo on lakisääteistetty ja se on saatu toimimaan ja tuottamaan tulosta tiedän että kukaan ei halua tätä konseptia tahallaan hukata mutta on iso riski että se häviää jos ei ole sellaisia rahoituksellisia kannusteita jotka pakottavat ne sote keskukset ja yksityiset työvoimapalveluja tuottavat tahot yhteistyöhön tuottamaan tulosta myös toisillensa koska siinä tullaan siihen samaan tilanteeseen että jos kaksi erillistä yhtiötä tekee tulosta ikään kuin omin keinoinsa niin sillä ei välttämättä ole kiinnostusta auttaa sen toisen yhtiön tuloksen syntymistä ellei siellä ole joku insentiivi ja vielä tähän suhdannepolitiikkaan silloin kun kun maakunnat päättävät siitä miten he rahaa käyttävät riski on että kun ollaan kaikkein vaikeimmassa tilanteessa niin myös siellä maakunnassa on vaikea tilanne näiden muiden palveluiden tuottamisessa painotetaanko silloin sitten aktiivista työvoimapolitiikkaa ja työttömien aktivointia tähän tarvittaisiin valtion välineitä jotta työvoimapolitiikka niin koulutus palkkatuettu työ kuin muutkin toimet säilyisi yhtenä suhdannepolitiikan välineenä jolla ehkäistäisiin avointa pitkittyvää työttömyyttä koska me kaikki tiedämme mitä ikäviä asioita siitä seuraa esimerkiksi edellisen laman jäljiltä jolloin yksi nuori sukupolvi jäi kokonaan sillä tavalla syrjään että sen työllisyysaste jäi

nuorten kohdalla jos meillä koulut työpajat ja monet muut toimijat ovat siellä kuntatasolla olisi järkevää että myös työttömien nuorten palvelut olisi kokonaisuudessaan kerätty kuntiin ja seutukuntiin

arvoisa rouva puhemies olisin vielä ministeriltä kysynyt tästä aluevirastojen lakkauttamisesta kun aika paljon on nyt lainsäädäntöä joka suoraan liittyy näiden aluevirastojen tehtäviin olisin kysynyt onko ministerillä käsitystä kuinka moni laki joudutaan muuttamaan nyt tämän seurauksena että nämä aluevirastot loppuvat

ministerille oikeastaan alleviivaan sitä kysymystä jonka edustaja paatero tuossa aikaisemmin puheenvuorossaan toi esiin eli eli kun tämä aikataulu näiden lakien käsittelyllä on äärimmäisen kireä ja lakikokonaisuus tulee paloina ja tämä lakikokonaisuuksien muodostama iso sateenvarjo tälle koko sote maakuntahallinnolle on valtavan kokoinen yli tuhannen sivun lakiluonnoksia ja niin edelleen niin miten te ministeri näette tämän eduskunnan lainsäädäntövallan nyt toteutuvan tällä aikataululla meillä on ollut sisäisen turvan selonteko tässä talossa vuoden kierroksella ja monia muita asioita jotka ovat kuukausikaupalla täällä kuultavana

arvoisa puhemies oikeastaan tässä palaan nyt vähän vain tähän mitä edustaja kari sanoi ensinnäkin totean sen että eduskunta päättää ja tekee siinä järjestyksessä ja ottaa sen aikansa mitä

tiedostan erittäin hyvin että kun me annoimme hallituksena tämän tässä oli monta kuukautta viivettä eli me emme pysyneet siinä omassa aikataulussa mikä oli asetettu mutta te myös ymmärrätte sen että tämä on laaja ja vaikea kokonaisuus ettei ollut aivan helppoa tätä tietysti tehdäkään sen haluan todeta että se mistä kannan huolta on se että se maakuntien valmistelutyö pystyy etenemään se tuli täällä myös edustaja laukkasenkin puheenvuorossa että meillä ovat hyvin erilaisissa tilanteissa eri maakunnat ja uusimaa joka on asukasluvultaan erittäin suuri yksi pilkku kuusi miljoonaa asukasta on erityisen vaativa joissakin muissakin maakunnissa on sellaista että se valmistelutyö ei ole ollut aivan yhtä ripeää kuin toisissa nyt kun meillä oli viime perjantaina lisätalousarviokäsittely niin me kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa tälle vuodelle tänne maakuntien valmistelutyöhön ja ei niin että pelkästään sitten siihen kun se väliaikahallinto aloittaa vaan että me pystymme osoittamaan rahoitusta jo heinäkuussa siihen esivalmistelun tukemiseen kaikkiin maakuntiin näin olen eilen viimeksi muutosjohtaja harjun kanssa tästä asiasta puhunut että me hoidamme sitä niin että maakunnat saavat valtiolta rahoitusta nyt sitten tästä heinäkuusta eteenpäin tämä on äärimmäisen tärkeätä minun huoleni on se miten tätä toimeenpanoa pystytään siellä maakunnissa kaiken kaikkiaan tekemään tekemään ja viemään eteenpäin sitten täällä tuli viittausta tähän muuhun vielä olemassa olevaan lainsäädäntöön te tiedätte tämän kokonaisuuden mitä nyt on tähän tulee vielä viikon päästä tämä ahvenanmaata koskeva

täällä jo ihan valmiina sitten kaiken kaikkiaan siinä on muistaakseni noin kaksisataakaksikymmentä lakia parituhatta sivua mutta niin kuin te tiedätte siellä on myös hyvin teknisiäkin muutoksia iso laki on kyllä se luova eli tämä että kootaan

että tulevat nämä peruslait maakuntalaki voimaanpanolaki sote järjestämislaki ja myös valinnanvapauslaki joka liittyy tähän soteen että se kokonaisuus saadaan hyväksyttyä ja sitten päästään

pitkittää keskustelua mutta se luonnos kasvupalvelulaista mikä meillä on nyt käsissämme purkaa lähestulkoon kaikki ne palvelut joita työttömille on tarjottu lähdetään siitä että paikallisesti saadaan hyvin pitkälle määrittää minkälaista se palvelu on tässä on se hyvä puoli että silloin ammattilaiset voivat käyttää omaa osaamistansa ei ole sellaisia keinotekoisia rajoja jotka estävät tietyn palvelun tarjoamisen asiakkaalle joka sitä tarvitsee ja siinä on myös se hyvä puoli että se saattaisi mahdollistaa sen että jos tarvitaan enemmän sosiaali ja terveyspalveluja niin asiakas ikään kuin heitetäänkin enemmin sille puolelle mutta kun työvoiman saatavuuden näkökulmasta tulevaisuudessa oleellista on se että me saamme markkinoille myös sellaista työvoimaa joka ei sinne omin ehdoin pääse niin huoli on se että tässä rahoitusmallissa tämä joukko kun heille ei ole säädetty subjektiivisia oikeuksia palveluihin niin kuin meillä taas sote puolella ihmisille on sen vuoksi ikään kuin sinne häntäpäähän ja huolehditaan jos rahaa jää tässä mekanismissa sen vuoksi sinne tarvittaisiin niitä rahoitusinsentiivejä niitä mekanismeja jotka tavallaan pakottavat sen tulevan maakunnan huolehtimaan myös tästä joukosta niin kuin aikanaan on pakotettu kunnat niin rahalla kuin muulla tai sanotaan että vähän pahalla ja rahalla kun ei hyvällä siinä onnistuttu

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä voimassa oleva aluevalvontalaki on laadittu aikana jolloin lähtökohtana oli että suomen alueellista koskemattomuutta loukkaisivat vieraat valtiot ja sotilasjoukot jotka kantaisivat vieraan valtion asevoimien sotilastunnuksia laki oli siis laadittu varsin perinteisten uhkakuvien rikoslain mukaan alueloukkauksiin voivat syyllistyä vieraan valtion asevoimien sotilaat ja vieraan valtion valtionaluksen tai valtionilma aluksen päälliköt puhutaan siis nimenomaan toisen valtion laivoista laivoista ja toisen valtion lentokoneista turvallisuustilanne on viime vuosina muuttunut merkittävästi valitettavasti huonompaan suuntaan kuten ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ja puolustusselonteossa todetaan krimin laittomassa valtauksessa kuten myös itä ukrainassa on käytetty tunnuksettomia mutta selvästi järjestäytyneitä valtiollisia aseellisia toimijoita ja välineitä jotka ovat rinnastettavissa vieraan valtion niiden taustalla olevaa valtiollista toimijaa oli kuitenkin vaikea tunnistaa ulkoisten tunnusmerkkien puuttuessa tällainen toiminta on omiaan aiheuttamaan kohdevaltiossa sekaannusta se on omiaan hidastamaan valtion päätöksentekokykyä kyse on suuren mittakaavan systemaattisesta hämäämisestä kyse on ilmiöstä joka tunnetaan hybridivaikuttamisena tai hybridisodankäyntinä hämää ja harhauta siinä hybridisodankäynnin idea pähkinänkuoressa asiaintilan näin ollessa aluevalvontalaissamme on todettu olevan niin sanottu hybridin mentävä aukko tai niin sanottujen vihreiden miesten mentävä aukko tämä aukko on syytä tukkia aluevalvontalakia on täsmennettävä on tärkeää että lainsäädäntömme on ajan tasalla sen tulee antaa viranomaisille sekä poliittisille päätöksentekijöille vaikeissakin tilanteissa tarvittavat perusteet ratkaisuille arvoisa puhemies hybridiporsaanreikä on tukittava aluevalvontalakia ehdotetaankin muutettavaksi siten että lain soveltamisalan piiriin kuuluisi myös sellainen sotilaallinen uhka jonka valtiollista alkuperää ei voida suoraan tunnistaa esimerkiksi puuttuvien sotilastunnusten vuoksi keskeiset kaksi lakimuutosehdotusta ovat seuraavat ensinnäkin lakiesityksen mukaan aluevalvontalain toimivaltuuksia voitaisiin kohdistaa myös tunnuksettomaan sotilaalliseen ryhmään lakiesityksessä ehdotetaan ehdotetaan lisättäväksi aluevalvontalakiin kokonaan uusi tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän määritelmä ja täsmennetään sotilasajoneuvon toiseksi aluevalvontalaissa säädettäisiin tällaisille ryhmille ehdoton kielto saapua maahan ja olla maassa tämä olisi kriminalisoitu rikoslaissa kaiken kaikkiaan kyse on siis aluelainsäädännön muuttamisesta vastaamaan nykyaikaista turvallisuustilannetta ja uhkakuvaa arvoisa puhemies lopuksi haluan vielä todeta että päätöksentekojärjestelmään ei esitetä muutoksia lain nojalla voitaisiin antaa ääritilanteessa käsky käyttää sotilaallista voimaa tunnuksettomia sotilaallisia ryhmiä vastaan se on suomen valtion ja kansalaisten etu osaltaan tämä lakiesitys kuuluu kokonaisuuteen jolla hallitus pyrkii määrätietoisesti parantamaan maanpuolustuksen uskottavuutta muuttuneessa turvallisuusympäristössä

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri ja edustajakollegat

nämä muutokset alkoivat ehkä jonkinlaisena taitekohtana voidaan jo puhua vuodesta kaksituhattakahdeksan mutta viimeistään sotsin olympialaisten jälkeisestä aikakaudesta ja ja sen jälkeen maailmassa on tapahtunut monenlaista tähän lisäksi sitten arabikevään tapahtumat jotka osittain näkyvät näiden muuttuneiden ja ja modernienkin uhkien myötä mistä tänäänkin surullisia uutisia olemme saaneet saaneet maailmalta vielä tarkkaa tietoa ei englannin tapahtumista ole mutta näyttää siltä että niissäkin on kyse järjestäytyneestä terrorismista meillä on turvallisuustilanne siis hyvin erilainen aikanaan uudenlaisia uhkia ja uudenlaisia toimiakin kohdistuu maiden turvallisuuteen kyber on yksi kokonaisuus sitten nämä hybridiuhat mihin nyt vastataan vihreät miehet ja ja niin poispäin venäjä käytti ilman tunnuksia liikkuneita hyökkääjiä näitä niin sanottuja vihreitä miehiä vallatessaan krimin ukrainalta alkuvuonna kaksituhattaneljätoista aluksi näiden sotilaiden väitettiin olevan vain lomailemassa krimillä nyt on aika siis uudistaa meidän lainsäädäntöä myös tältä osin vastaamaan muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia näitä toimenpiteitä on ministeri niinistön johdolla tehty lukuisia kansainvälisen avun vastaanottamisen ja avun antamisen lainsäädännön päätöksentekojärjestelyt ovat paraikaa eduskunnan käsittelyssä

joukkojen reagointikykyä on parannettu tiedustelulainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja montaa muuta palasta ollaan laittamassa uuden ajan ja tämän hetken turvallisuustilanteen asentoon nyt siis käsittelyssä ovat aluevalvontalain ja rikoslain seitsemäntoista luvun seitsemännen b pykälän muutokset tässä on siis kyse siitä että lakiesityksellä on tarkoitus tilkitä meidän nykyisessä laissa oleva hybridiuhan eli vihreiden miesten kokoinen aukko esityksessä ehdotetaan aluevalvontalakia muutettavaksi siten että lain soveltamisalan piiriin kuuluisi myös sellainen sotilaallinen uhka jonka valtiollista alkuperää ei voida suoraan tunnistaa esimerkiksi sotilastunnusten perusteella myös rikoslain alueloukkausta koskevaa säännöstä muutettaisiin kattamaan nämä vihreät miehet eli tunnuksettomat sotilaat nykyisessä voimassa olevassa aluevalvontalaissa sotilaalla tarkoitetaan siis vain sotilaspukuista valtion asevoimiin kuuluvaa aseistettua tai aseistamatonta henkilöä lain lähtökohta on siis ollut perinteisempi että vieraan valtion sotilas käyttää valtionsa tunnuksia ja on selvästi tunnistettavissa tunnistettavissa edustamansa valtion sotilaaksi tässä uudessa esityksessä ehdotetaan että voimatoimia saisi käyttää koko suomen alueella myös tunnuksettomaan sotilaaseen sotilasosastoon tai kuuluvaan ajoneuvoon aluevalvontalaissa lakia täydennettäisiin siis erityisesti tällä sotilaan määritelmällä voimakeinoja voitaisiin jatkossa käyttää myös sellaisiin hyökkääjiin joita ei siis voida suoraan tunnistaa ulkoisten tunnusmerkkien perusteella hallituksen esityksen mukaan tunnuksettomalla sotilaallisella ryhmällä tarkoitettaisiin aluevalvontalain näkökulmasta sotilasosastoon rinnastettavaa vieraan valtion lukuun puolesta tai suostumuksella toimivaa joukkoa joka on on sotilaallisesti järjestäytynyt varustettu tai aseistettu ja jonka valtiollista alkuperää ei voida tunnistaa laissa säädettäisiin tällaisille ryhmille ehdoton saapumiskielto maahan ja maassaolokielto joiden rikkominen olisi siis jatkossa rikoslaissa kriminalisoitua jatkossa siis aluevalvontalain toimivaltuuksia voitaisiin kohdistaa myös tunnuksettomiin sotilaallisiin ryhmiin koko maamme alueella viranomaisten vastuiden ja tehtävien pysyessä ennallaan arvoisa puhemies tämä on tärkeä asia että tämäkin nyt laitetaan kuntoon siihen asentoon mitä meidän muuttunut turvallisuustilanne vaatii ja asia tullaan varmasti käsittelemään mahdollisimman ripeästi mutta perusteellisesti puolustusvaliokunnassa

arvoisa rouva puhemies aluevalvontalaki on tarpeellinen siinä tilanteessa missä suomi tällä hetkellä on turvallisuusympäristö on muuttunut kuten ministeri niinistö ja ja edustaja heinonen tässä ovat todenneet suomen pitää reagoida myös lainsäädännön kautta niihin turvallisuusuhkiin joita ympäristössä tapahtuu riippumatta siitä ovatko ne hybridiuhkia kyberuhkia tunnuksettomia sotilaita tai tahoja tai ajoneuvoja näin poispäin lainsäädännön pitää elää ajassa yksi asia joka koskee myös puolustusvoimia ja sisäistä turvallisuutta ei aivan suoraan tähän lakiin mutta kuitenkin turvallisuusasia on lennokkeihin liittyvät asiat tilanne on tällä hetkellä se että kuka tahansa ilman mitään ikärajaa ilman mitään erityistä koulutusta voi käydä ostamassa itselleen lennokin ja lennättää sitä käytännössä missä haluaa vaikka siis trafi on tehnyt ohjeet mutta harva niitä ohjeita on todennäköisesti lukenut koska minkäänlaista rekisteröintiä tai oikeutusta näiden laitteiden käyttöön ei ole

lähellä lentokenttiä sallittu korkeus on viisikymmentä metriä ja muualla sataviisikymmentä metriä ja nyt viime sunnuntaina kävi niin että pirkkalassa lääkärihelikopteri oli törmätä neljänsadan metrin korkeudella olevaan lennokkiin siinä ei ole pelkästään vaarassa helikopterissa oleva potilas siinä ovat vaarassa myös helikopterin henkilökunta ja ulkopuoliset kansalaiset alapuolella kysyn ministeriltä onko tämän suhteen puolustusvoimilla tarpeita ja onko lainsäädäntöhankkeita ja miten tätä asiaa viedään eteenpäin tiedän esimerkiksi että niinisalon arrow seitsemäntoista harjoituksessa oli nähty tämmöistä lennokkitoimintaa vähäisessä määrin kuitenkin mutta oli nähty

arvoisa puhemies ministeri hyvät edustajat ukrainan kriisi paljasti uudenlaisia uhkia ja toimintatapoja näitä ovat esimerkiksi tunnuksettomat taisteluvarusteiset joukot aseistetut siviilit ja vallansiirtoon rakennetut organisaatiot kriisin vaiheet voivat edetä hyvinkin nopeasti ja niin sanotun hybridivaikuttamisen torjunta voi osoittautua haastavaksi suomessa näitä uhkia torjuvat rajavartiolaitos puolustusvoimat ja poliisivoimat uhan muuttuessa todelliseksi tulee ensimmäiseksi ongelmaksi sen määrittely kuuluuko ongelman hoitaminen poliisin vai puolustusvoimien vastuulle jos aseilla varustautuneet henkilöt ovat tunnuksettomia asia kuuluu edellisen lainsäädännön mukaan poliisille voi osoittautua osoittautua että kyseessä ovatkin koulutetut erikoisjoukot ja että niiden interventio kuuluu laaja alaisen operaation ensimmäiseen vaiheeseen tällöin ongelman hoito tosiasiallisesti kuuluisi puolustusvoimille suomen haasteet liittyvät vastatoimien käynnistämiseen ja päätöksenteon nopeuteen on valtava riski jos tulivoimainen ja tuntematon uhka jää vain poliisin hoidettavaksi siihen saakka että uhan todellinen luonne paljastuu uhan torjunnassa vastatoimien nopeus ja tehokkuus ovat siis ratkaisevia valmiuslain mukainen päätöksentekovastuu on valtioneuvostolla yhdessä tasavallan presidentin kanssa oikean ja riittävän tiedon kulku ja päätöksenteon hitaus ovat haasteinamme nyt säädettävä muutos vastaa näihin kysymyksiin hyvin tasavallan presidentti on toistuvasti ulkoasiainvaliokunnan kanssa keskustellut aiheesta ja olemme kansanedustajien kesken vieneet asiaa muun muassa kirjallisin kysymyksin eteenpäin haluankin siis kiittää puolustusministeriä asian kiirehtimisestä sillä tämä on edennyt kiitettävällä nopeudella olemme nähneet viime päivinä jälleen vakavia tilanteita kansainvälisillä kentillä missä koko ajan kohtaamme uusia väkivallan muotoja viimeisimpänä afganistanissa tapahtunut sieppaus ja manchesterin valitettavat terroristi iskut toivon että ministeriö tutkii laaja alaisesti keinovalikoimaamme ja jatkaa hyvää työtään lainsäädännön päivittämiseksi

tällä hetkellä eduskunnassa käsittelyssä tämän asian ajankohtaisuus tuli eteen jo vuonna kaksituhattaneljätoista eli kohta kolmisen vuotta sitten jolloin ministerinkin aikaisemmin hyvin kuvaama ja lakiesityksen pohjassa kuvattu todellisuus tapahtui krimillä niin sanottujen vihreiden miesten tunnuksettomien tunnuksettomien sotilaiden saapuessa olen saanut toimia vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa molemmissa jäsenenä ja varapuheenjohtajana tämän hybridisodankäynnin ikään kuin heikon sauman etsimisen

osa jossa jossa tätä pehmeätä rajapintaa kahden eri toimijan välillä on kun ministeri on paikalla kysyisinkin ykn peruskirjasta johonka ministeri ansiokkaasti viittasi

joulukuuta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäneljä hyväksytty määritelmä hyökkäyskäsitteestä pitää sisällään valtion ja täällä yhdessä alakohdassa myös muun toimijajoukon jota voi olla vaikea ennalta määritellä valtio tai joku muu joukko joka lähettää aseistautuneita joukkoja kuuluu kohta miten ministerinä näette tähän valiokuntakuulemiseen liittyen pitäisikö vielä syvemmälle pystyä tätä hybriditodellisuutta kuvaamaan kuin on se kuva joka meillä krimin tapausten jälkeen ja tässä parlamentaarisessa ja valmistelukeskustelussa on esille tullut onko meillä tämän lainsäädännön uudistamisen jälkeen vielä tilausta ja tarvetta syvemmälle keskustelulle

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys osoittaa sen että suomi suhtautuu vakavasti muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen koko euroopan alueella tämä esitys kertoo myös ketteryydestä ja nopeudesta jolla on haluttu tiettyjä epäkohtia viimeisen puolustusselonteon jälkeen laittaa nopeasti käytäntöön ja on hienoa että täällä on luvattu että se myös valiokunnassa käsitellään nopeasti esityksessä sanotaan selonteoissa todetaan että suomen on turvallisuutensa kannalta seurattava tarkasti erityisesti lähiympäristöömme vaikuttavien toimijoiden sotilaallisia kykyjä ja aikomuksia puolustusselonteon mukaan puolustusta kehitetään vastaamaan toimintaympäristön kasvaneita vaatimuksia perinteisten sotilaallisten uhkien lisäksi suomi varautuu vastaamaan entistä monitahoisempiin uhkiin joissa yhdistyvät sotilaalliset ja ei sotilaalliset keinot nyt kun me kaikki luemme lehdistä noita viime yön tapahtumia tuolla manchesterissä joutuu vaan toteamaan sen että suomi voi sillä että on huolellinen omassa sisäisessä turvallisuudessaan ja ulkoisessa turvallisuudessaan välttyä tällaisilta hirmuteoilta tiedämme kaikki että noin hieman alle kolmesataa henkilöä suomessakin on jatkuvassa tarkkailussa ja seurannassa sen suhteen että voisimme välttyä näiltä vastaavilta teoilta on oikeastaan sellainen kiitoksen aihe myös valtioneuvostolle ja puolustusministerille joka paneutuu asioihinsa hyvin että olette jatkuvasti ajan tasalla ja myös tämä lainsäädäntö päivittyy

arvoisa rouva puhemies näitten tunnuksettomien osalta siis tällä hetkellä lentokoneet ja laivat ovat jo olleet lainsäädännön parissa ja nyt sitten ollaan tuomassa tähän myöskin henkilöt ja ja kulkuneuvot varmaan pitkälti hyvin perusteltua mutta tähän tietenkin tulee kysymys mitenkä tämä yhteistyö poliisien ja rajavalvonnan kanssa sujuu koska olettaisin että näissä tapauksissa mihin tässäkin on laajasti viitattu tämän keskustelun aikana tilanteisiin terrorismista ja muusta tuskin on ollut kyseessä sillä tavalla tunnuksettomat aseistetut joukot puolustusvoimiin verrattavat kyllä ne ovat enemmän olleet tämmöisiä yksittäisiä ihmisiä jotka syystä tai kolmannesta ovat tehneet tämmöisiä ikäviä ja todella järkyttäviä tekoja ja sen takia minun mielestäni se ensimmäinen kohta on kyllä se rajavalvonta ja poliisi joiden niihin pitäisi puuttua ja sen takia minä olen vähän kysymässä tässä samalla mitenkä tämä yhteistyö tai tai sitten myöskin toimivaltuudet niitten kanssa koska toimivaltuuksia on lisätty sitten tähän yleisempään kuvaan tietysti että kun nyt me olemme lisäämässä toimivaltuuksia on lisätty poliiseille muutamissa kohdin rajavalvonnalle ja nyt sitten puolustusvoimille niin hallituksen sisältä olisi kiva tietää mitä muuta koska oman ajatteluni kannalta pelkästään voimakeinojen lisääminen ja niiden mahdollistaminen ei paranna yleistä ihmisten turvallisuudentunnetta vaan yleisesti siihen tarvitaan kansainvälisiin sopimuksiin lisää maita mukaan niitten vahvistamista niitten toimeenpanemista tarvitaan lisää rauhanneuvotteluja tarvitaan lisää kehitysyhteistyötä tarvitaan lisää kahdenvälistä vuorovaikutusta ja näillä keinoilla itse asiassa paljon nykyistä paremmin turvataan sitä meidän rauhallista ja suomen omaa itsenäisyyttä siitä syytä nämä kaksi kysymystä miten poliisit ja rajavalvonta ja

tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä ja kannatettava aluevalvonta ja ja rikoslain muuttaminen ajankohtaa vastaavalle tasolle on erittäin hyvä asia on muistettava koko ajan että turvallisuusolosuhteet meidän rajoillamme ja yleensä euroopassa ja myös kaikkialla muuallakin maailmassa ovat muuttuneet rajusti meidän on varauduttava kaikkiin sellaisiin riskeihin jotka voisivat tulevaisuudessa olla meidän uhkiamme niin että kun sitten joskus se mahdollinen tilanne on syntymässä toivon mukaan se ei koskaan kuitenkaan synny meillä pitää olla lainsäädäntöpohja kunnossa koska viranomainenhan ei voi toimia koskaan mitenkään muuten hänen toimintansa tulee aina perustua lakiin hän ei saa lähteä säveltämään uudessa tilanteessa tekisikö niin tai näin vaan kun lainsäädäntöpohja on kunnossa niin nimenomaan nämä tunnuksettomat sotilaat ja mahdolliset sotilasajoneuvot

niihin varautumista vartenhan tässä tätä lakia ollaan muuttamassa on erittäin hyvä että puolustusministeri on ottanut tämän asian vakavasti tämä on ymmärrykseni mukaan tullut kohtuullisen nopeassa aikataulussa jolloin saadaan syntymään meiltä suomesta myös viesti muille meidän naapureillemme ja muualle maailmalle että me olemme valmiina siihen tilanteeseen mihin tämä nykyinen maailma on johtanut eihän tämä kenenkään vika ole mutta on viisautta viisautta varautua ja sitten ennen kaikkea luoda meidän viranomaisille

arvoisa rouva puhemies edustaja paatero toi esiin nämä peh meät keinot tässä rinnalla muun muassa kansainväliset sopimukset ja tietysti sisäiseen turvallisuuteen muuten vaikuttavat asiat joihin liittyvät esimerkiksi koulutus sosiaaliturva ja tämän tyyppiset asiat ne ovat todella tärkeitä mutta tietysti tässä nyt täytyy muistaa koko se että näitä kansainvälisiä sopimuksia eivät kaikki osapuolet kaikissa tilanteissa noudata mikä on tässä esimerkiksi vuonna kaksituhattaneljätoista nähty jos geneven sopimusta ja ja muita kansainvälisiä sopimuksia olisi noudatettu niin emme olisi nähneet tunnuksettomia sotilaita siellä missä olemme heitä nähneet

siinä mielessä yhdyn tietysti paateron näkemykseen tällaisella yleisellä tasolla että sisäisen turvallisuuden kannalta pitää sisäisesti yhtenäisestä valtiosta pitää huolta toisen maailmansodan jälkeen ei ole hyökätty yhteenkään maahan mikä on sisäisesti yhtenäinen sellaisesta kansasta joka kokee maansa puolustamisen arvoiseksi pitää pitää kiinni kaikissa tilanteissa

tuomaan esiin tai kysymään ministeriltä nämä hybridinmentävät aukot on uudella lainsäädännöllä tilkittävä näin asian laita on ja ja hyvä että tähän työhön on ryhdytty kysyn kuitenkin kun tässä hallituksen esityksessä on myös tämä ahvenanmaan asema nostettu esiin ja ja tämän ahvenanmaa kohdan loppu on että esityksen ei arvioida olevan ristiriidassa ahvenanmaan erityisasemaa ja niin edelleen olisin vielä ministeriltä arviota tähän ahvenanmaan itsemääräämisoikeuteen ja suhteessa siihen ykn peruskirjaan josta aikaisemminkin jo mainitsin
arvoisa puhemies haluan esittää puolustusministeri niinistölle kiitokseni tästä hyvästä lakiesityksestä jolla edelleen kohennetaan suomen turvallisuutta sotilaallinen uhka on laajentunut viime aikoina myös sellaisiin toimiin ja toimenpiteisiin joihin emme ole aiemmin osanneet täysin varautua tämä krimin valtaus vuonna kaksituhattaneljätoista osoitti että sotilaallinen toiminta voi edetä hyvinkin nopeasti ja yllätyksellisesti siten ettei siihen voida perinteisin keinoin välttämättä riittävästi varautua vaikkakin meillä meillä puolustusvoimat on hyvin koulutettu ja meillä on hyvä maanpuolustustahto puolustusministeriössä on tehty myös muita toimenpiteitä ja niihin on varauduttu niillä voidaan suomen turvallisuutta edelleen parantaa arvoisa puhemies käsittääkseni nyt on tehty esiselvitys maa ja kiinteistöhankintoja säätelevän lain pohjaksi maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta tärkeissä kohteissa viime hallituskaudellahan monien maanpuolustuksen kannalta tärkeiden strategisten alueiden valumisesta ulkomaalaisomistukseen käytiin paljon keskustelua mutta vasta nykyinen hallitus ja erityisesti puolustusministeri niinistö on tehnyt paljon työtä ja edistänyt hyvin kiitettävästi asiaan varautumista ja vastaamista kysyisinkin tässä yhteydessä puolustusministeriltä milloin näitä maakauppoja koskeva lakiesitys on näillä näkymin tulossa eduskunnan käsittelyyn sillähän parannettaisiin tosiaan merkittävästi turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä nykyiseen verrattuna
ministeri niinistö kolme minuuttia puhujakorokkeelta

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos edustajille kiitoksista ja rakentavasta lähetekeskustelusta edustaja heinonen antoi varsin kattavan katsauksen lakiesityksen taustojen sisältöön ja yhdyn hänen toiveeseensa esityksen ripeästä käsittelystä edustaja kiuru kysyi lennokeista tämä on ajankohtainen kysymys lennokkien osalta lainsäädäntöä on tosiaan syytä tarkistaa puolustushallinnon osalta voin sanoa että ongelma on tiedostettu ja toimeen on jo tartuttu olen jo viime vuoden puolella asettanut hankkeen jossa lennokkitoimintaa ja yleensä miehittämätöntä ilmailua koskevaa lainsäädäntöä on tarkoitus kehittää nimenomaan turvallisuuden näkökulmasta tarkoitus on estää luvaton toiminta puolustusvoimien kohteissa ja varmistaa sotilasilmailun lentoturvallisuus niin sanotussa alailmatilassa toivottavasti lähitulevaisuudessa pääsen eduskunnalle esittelemään säädösmuutoksia edustaja elovaaran kanssa olen yhtä mieltä siitä että selkeä vastuunjako mutta myös sujuva yhteistyö ja tiedonvaihto viranomaisten välillä takaavat kansallisen kyvyn vastata erilaisiin uhkatilanteisiin edustaja kari viittasi ykn peruskirjaan

olen antanut itselleni lakiosastomme puolesta kertoa että yhdistyneitten kansakuntien peruskirjan viideskymmenesensimmäinen artikla ei sanamuotonsa mukaan edellytä että hyökkäyksen tekee toinen valtio puolustautumisoikeuden käyttö edellyttää että hyökkäys mittasuhteiltaan ja vaikutuksiltaan vastaa valtion asevoimien tekemää hyökkäystä tunnuksettomuudella ei ole teon oikeudenvastaisuutta poistavaa vaikutusta tämä on varmasti sellainen asia mitä kannattaa valiokuntakäsittelyssä juristeilta enemmän kysyä samoin kuin tätä ahvenanmaan asemaa mutta ainakin meidän juristiemme tulkinta oli että ahvenanmaan kansainvälisoikeudelliseen asemaan tällä lainsäädännöllä ei ole muutosta

edustaja paatero pohti laajemminkin sitä miten voidaan keinoja käyttää alueloukkaajia vastaan ja mitä sitten esimerkiksi terroristeja vastaan jos oikein ymmärsin se on tietenkin lähtökohta että puolustusvoimilla ei ole toimivaltaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtävien osalta vaan toimivalta toimivalta kuuluu lain mukaan poliisille jota puolustusvoimat voi tukea pyynnöstä virka avulla ja virka avun laajuudesta päätetään aina tapauskohtaisesti edustaja savio viittasi tähän maa ja kiinteistökaupan mahdolliseen kieltoon tai luvanvaraistamiseen eu ja eta maiden ulkopuolelta tuleville kansalaisille tästähän tehtiin puolustusministeriön toimesta selvitys ja nyt sitten asia on etenemässä etenemässä lakivalmisteluun tämä on siitä haastava harjoitus että kyse on muistaakseni kahdeksan ministeriön alalle ulottuvasta lainsäädännön muutoksesta joten aivan yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse mutta sen sanon että jos tämä asia olisi puolustusministeriön vastuulla se olisi jo eduskunnassa

arvoisa puhemies taiteilijat ovat kulttuurialan duunareita joita ilman elämämme olisi värittömämpää heidän työpanoksensa yhteiskunnallinen arvo on merkittävä ja taiteentekijät ovat kautta historian ikuistaneet palasia kansakuntamme vaiheista osaksi kotimaista kulttuurihistoriaa taiteilijoita ei useinkaan mielletä yrittäjiksi joita iso osa heistä käytännössä on alan työpaikkojen rajatusta määrästä johtuen kulttuurin elinvoiman näkökulmasta taiteilijoiden työtä tulee tukea sillä vain pieni osa heistä pystyy elättämään itsensä täysin työstään saamillaan ansioilla luovilla aloilla työskentelevien henkilöiden toimintaedellytyksiä on kehitettävä muuttamalla lainsäädäntöä siihen suuntaan että se ottaa huomioon nykyistä paremmin luovan alan erityispiirteet onneksi meillä on nyt kulttuuriasioista vastaavana ministerinä perussuomalainen tekijämies sampo terho joka toimivaltansa puitteissa edistää varmasti taiteilijoiden asemaa parhaalla mahdollisella tavalla arvoisa puhemies eläketurvassa on luovilla aloilla uransa tehneiden osalta paljon parannettavaa taiteilijaeläkkeellä on suomessa pitkä perinne ja sitä myönnettiin jo tuhatkahdeksansataa luvulla silloista apurahan kaltaista eläkettä nautti esimerkiksi j l runeberg tavoite oli turvata lahjakkaiden taiteilijoiden työskentelymahdollisuudet ja tätä kautta edistää taiteen tuottamista toivon että ylimääräisen taiteilijaeläkkeen saajien määrää tullaan kasvattamaan lähivuosina nykyisin ylimääräistä taiteilijaeläkettä saa vain reilut tuhat henkilöä näin ollen siihen pohjautuvien perhe eläkkeiden myöntämisen taloudelliset vaikutukset eivät ole merkittäviä toisaalta monelle vähävaraiselle etuuden saajalle tuki voi olla todella tärkeä tässä julkisten alojen perhe eläkettä koskevien säännösten pohjalta laaditussa taiteilijaeläkkeeseen liittyvässä perhe eläkkeitä koskevassa esityksessä ei mielestäni ole mitään negatiivisia vaikutuksia ja uudistukselle on varsin selvät perusteet hyvää esitystä on helppo kannattaa kiitos

arvoisa herra puhemies edustaja elomaa hyvin kuvasi tämän tämän tilanteen meillähän tuo täysi taiteilijaeläke on kovin pieni edelleen kuitenkin tänä päivänä vain tuo reilu tuhatkolmesataa euroa ja on hyvä että siihen siihen tulee myös tällainen perhe

tietyllä tavalla ymmärsin mitä mitä edustaja elomaa tarkoitti tuolla viittauksella yrittäjiin meidän taiteilijamme toki toimivat monet näin mutta pelkästään emme voi tietenkään laskea tätä sen varaan että taide olisi jollain tavalla vain bisnestä vaan meillä pitää olla mahdollisuus tehdä myös sellaista taidetta joka ei välttämättä ole niin myyvää eikä välttämättä tuo niin suuria suuria tuloja vaan vaan

usein tällaisen isomman teoksen taikka taikka jonkun muun tekeminen saattaa olla niin suuri suuri projekti että että se ei yksistään elätä silloin me tarvitsemme apurahalle järjestelmää mutta myös niin että tuon taiteilijauran jälkeen sitten taiteilijaeläkkeelle saadaan saadaan tekijöitä jotka eivät välttämättä koko elämäänsä pysty tekemään sitä omaa taidettaan on sitten kyse vaikkapa artisteista taikka muista taiteilijoista silloin pitää olla myös tämäntyyppinen järjestelmä ja pidän tätä myönteisenä että nyt tämä perhe eläkeasia on myös tässä mukana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

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen ja hallintovaliokunnan mietinnön takana on vain se esitys että arkkipiispan vaalissa demokraattista päätöksentekoa lisätään näin ollen kun arkkihiippakunnan äänimäärää vähennetään ja sitä kautta saadaan kirkolliskokousedustajille äänivaltaa lisää se leventää tätä demokraattista päätöksentekoa ja antaa sen päätösvallan aidosti